On nimittäin totta, että urheilu on Euroopan suurin kansanliike.

Nyt kun oikeusperusta on saatu, on tärkeää, että mennään konkreettisiin toimintamalleihin. Tämä mietintö antaa hyvän suunnan siihen, mihin päin urheilun kautta lähdetään, koska me tiedämme urheilun terveysvaikutukset, me tiedämme urheilun muutkin yhteiskunnalliset vaikutukset niin hyvinvoinnin kautta kuin myös integroidessa ihmisiä yhteiskuntaan. Tiedämme myös, kuinka urheilu on tärkeää, kun me taistelemme rasismia ja monia muita ikäviä piirteitä vastaan Euroopan tasolla. On tärkeää myös huolehtia rahoituksesta.

Veikkaus on Suomessa hyvä esimerkki siitä, kuinka se ruohonjuuritasolla rahoittaa toimintaa.

Täytyy sanoa, että tämä on yllättävä uusi näkemys, ja koen sen hyvin tervetulleeksi.